Arvoisa puhemies, Kongossa tapahtuneet vakavat ja erityisesti naisiin kohdistuneet ihmisoikeusrikkomukset ovat äärimmäisen tuomittavia.

Erityisen vakavaksi teon tekee Kongossa se, että rikoksen tekijät ovat vielä valtion armeijan sotilaita.

Naisiin kohdistunut väkivalta tulee tuomita kaikissa sen muodoissa, ja ihmisoikeuskoulutusta tulisi lisätä osana armeijakoulutusta kaikkialla.